toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on nyt jo toisessa käsittelyssä ja siitä on yksimielinen erittäin hyvä mietintö johon itsekin yhdyn kiinnitin vain huomiota siihen että mietinnössä erityisesti todetaan se perustuslakivaliokunnan lausunto jossa todetaan poliisilaki on tyypillisesti sellainen säädös joka voi herkästi joutua ristiriitaan kansalaisten perusoikeuksien varsinkin vapausoikeuksien kannalta ja vaikka tässä esityksessä on nyt osittain aika teknisluontoisestikin tätä direktiiviä pantu pantu toimeen eikä eikä tässä mielestäni ole mitään uusia kansalaisia huolestuttavia avauksia niin kyllähän nämä kysymykset ovat tavattoman paljon olleet nyt viime päivinä viime kuukausina eduskunnan keskustelussa eli mistä löytyy se tasapaino että toisaalta pystytään rikoksia

kansalaisten yksityisyyttä ja perusoikeuksia ja ja heidän vapausoikeuksiaan tietenkin eilen oli esimerkiksi helpottavaa että todettiin että meillä tällä hetkellä on aivan riittävät säännökset näiden terveystietojen osalta joihin poliisilla poliisilla on pääsy ja terveydenhuoltohenkilökunnalla sitten taas ilmoitusoikeus ja ilmoitusvelvollisuus

muille viranomaisille mutta näissä kysymyksissä tarvitsee olla herkkänä ja punnita erilaisia oikeuksia hyvällä tavalla niin kuin perustuslakivaliokunta ja valiokunta tässä mietinnössä on jälleen tehnyt

arvoisa puhemies yhdyn edustaja räsäsen huoleen siitä miten tietosuoja tänä päivänä suomessa toteutuu meillä on eduskunnassa käsittelyssä monenlaisia hankkeita ja tehtyjä päätöksiä joissa kaikissa yhtenä seurauksena on että kansalaisten tietoja käsitellään yhä enemmän myös viranomaispuolella tietojen yhteenliitettävyyttä lisätään näille kaikille yksittäisille ehdotuksille on hyvät perusteet rikosasioissa on syyllisten kiinnisaanti tosi tarpeellista on uhrien suojelu on kansallinen turvallisuus mutta samalla on kyllä aihetta kun on hyviä perusteita pohtia myös sitä millä tavalla pidämme siitä huolta ettei synny uutta isoveli valvoo yhteiskuntaa kaikissa tiedoissa on myös väärinkäyttämisen mahdollisuus niin kuin muun muassa poliisirekisterien yhteydessä olemme nähneet sen takia toivoisin että hallitus ottaisi nykyinen niin kuin tulevakin vakavasti myös tämän isoveliasian pohdittavaksi jokaisen tällaisen uudistuksen yhteydessä täytyy tehdä huolellinen punninta siitä että emme huomaamattamme luisu sellaiseen yhteiskuntaan jossa aika turvattomaksi tämähän ei koske vain viranomaistietoa vaan me tiedämme että tämä sama ilmiö on yksityisellä puolella on monenlaista arkistointia ja luottokortteihin kauppojen asiakaskortteihin liittyvää tiedonkeruuta sitten me tiedämme sosiaalisen median valtaisan tiedon määrän ja sen tämän hetken tilanteen että näitä tietoja yhteen liitetään jossa ihmisen koko elämä voidaan läpivalaista jos niitä tietoja väärinkäytetään pitäisin perusteltuna että yksin sosiaalisen median takia tehtäisiin oma erillinen selvitystyö siitä miten kansalaisten tietojen luottamuksellisuus ja heidän yksityiselämänsä voidaan suojata

arvoisa puhemies tietosuoja on tietysti hyvä asia ja se pitää olla ja sen pitääkin suojata tietoja siellä missä se on tärkeää on kuitenkin käynyt ilmi että tällä lantilla on olemassa toinen puoli se toinen puoli on semmoisissa tapauksissa kun on kysymyksessä esimerkiksi dementoitunut vanhus jota hoidetaan sairaalassa ja esimerkiksi hänen tyttärensä haluaisi tietoa siitä mitä siellä sairaalassa on tapahtunut jonkin operaation jälkeen kun selkeästi näkee että jotakin on tapahtunut

dementoitunut tai muistisairas henkilö ei kykene siihen omaiset eivät saa tietoja tämä on aikamoinen probleema varsinkin tapauksissa joissa mahdollisesti on epäiltävissä hoitovirhettä siihen ei voida millään tavalla puuttua jollei saada esimerkiksi leikkauksen tietoja tai sen jatkohoidon tietoja mitä sairaalassa on ollut tämä on semmoinen ongelma josta minuun on otettu yhteyttä ihmiset kysyvät mistä voi saada edunvalvojalta ei saa koska edunvalvoja hoitaa raha asioita tyttärelle ei voi antaa koska isä kuitenkin hengittää ja on elossa mutta on vaan jo niin sairas ettei kykene itse niitä papereita sieltä ottamaan eikä tietoa hankkimaan että sitä voitaisiin viedä eteenpäin toivoisin että tähän asiaan jossakin kohdassa pystyttäisiin kiinnittämään myös meillä huomiota asia että se on näin ja varomaan kuitenkin sitä ettemme me suojelisi itseämme hengiltä vaan että tarpeelliset tiedot saataisiin tarpeellisille ihmisille

rouva puhemies tietosuoja ja toisaalta tiedonkulku tiedonsaanti esimerkiksi rikosten selvittelyn uhrien suojelun ja ja vastaavien asioiden yhteydessä on tarpeen mutta tässä jo kaksi edellistä puheenvuoroa hyvin osoittivat sen että tässä on puolensa ja ja puolensa

keinot puuttua mutta se että joku voisi käyttää jotain väärin eli tehdä rikkeen tai rikoksen ei toisaalta saa olla syy sitten siihen ettei tehtäisi järjestelmiä jotka pääsääntöisesti on tarkoitettu esimerkiksi rikosten selvittelyyn taikka uhrin suojeluun tai johonkin muuhun edustaja tolppanen nosti yhden hyvän arjen esimerkin sitten taas toisen näkökulman tähän asiaan on hyvin miten näillä on puolensa ja puolensa ja ja pitää löytää tasapaino tiedonkulun tiedonsaannin ja sitten toisaalta tietosuojan ja yksilön oikeuksien välillä

arvoisa puhemies tämä on tärkeää keskustelua vähän jatkoa eilisen kyselytunnin teemalle missä määrin lääkärien on velvollisuus tai heidän halutaan luovuttavan esimerkiksi viranomaisille tai poliisille tietoa missä sitten nämä eettiset kysymykset tulevat myöskin lääkärin toiminnassa vastaan yhdyn edustaja räsäsen ja edustaja heinäluoman huoleen siitä että tässä on on aika lailla kulman takana semmoinen orwellilainen

pysyisi hyvin harvoissa käsissä näissä tilanteissa samalla kun korostamme sitä että viranomaisten täytyy voida vaihtaa tietoja ja näin pois päin minusta on pelottava sellainen ajatus että ihminen leimautuu hänestä kerätyn tiedon perusteella tulevaisuudessa edustaja heinäluoma otti hyvin tärkeän näkökulman vielä tämän että ihmiset vapaaehtoisestikin sosiaalisen median puolelle syöttävät sellaista tietoa jota saattavat myöhemmin katua se voi olla haitaksi työn hankinnassa tai muussa tällaisessa pitäisi myös olla sellainen oikeusturva että voi kieltää tiettyjen tietojen julkaisemista ja peruuttaa itseä koskevat nettitiedot ja tämän tyyppiset myöskin oikeusturva siltä kannalta että ihminen voi itse hallita niitä aina senkin jälkeen kun on jotakin sosiaalisen median puolella julkaissut mielestäni tämä on keskustelu jota pitäisi käydä viranomaisetkaan eivät ole valitettavasti aukottomia siellä tapahtuu tietovuotoja aina kun on annettu jotain uusia valtuuksia on myöskin tullut vuotoja ja siihenkin eduskunnan pitäisi kiinnittää

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty hyvää ja rakentavaa keskustelua ja todellakin kuten edustaja heinonen totesi edustajien heinäluoma ja tolppanen molempien puheenvuorot olivat hyviä edustaja heinäluoma toi esiin asian toisen puolen ja edustaja tolppanen taas kolikon toisen puolen itse olisin halunnut tuoda esiin esimerkkejä myös siitä että tieto ei kulje ja tietoa ei saa luovuttaa tietyissä tilanteissa joissa se taas olisi perusteltua esimerkiksi tällä hetkellä on sellainen tilanne että kuten tiedämme euroopan unionin kansalaiset eivät saa oleskella suomessa jos he turvautuvat toistuvasti toimeentulotukeen nyt on käytännössä sellainen tilanne että esimerkiksi virolaiset jotka ehkä ovat olleet täällä töissä jäävät maahamme ja turvautuvat toistuvasti toimeentulotukeen eli

perusteet sille että heidän oleskelunsa suomessa lopetettaisiin ovat olemassa nämä sosiaalityöntekijät jotka hoitavat heidän toimeentulotukeaan ja maksavat sitä tai kelan virkailijat näkevät voi sanoa päivittäin tällaisia tilanteita joissa käytetään väärin meidän systeemejä mutta näillä sosiaalipuolen viranomaisilla ei ole oikeutta ilmoittaa maahanmuuttopuolen viranomaisille esimerkiksi poliiseille niistä tilanteista joissa näkevät käytettävän väärin tätä oikeutta oleskella suomessa ja nostaa toistuvasti toimeentulotukea siis heillä ei ole oikeutta antaa tätä tietoa sen sijaan jos poliisi kysyy että onko tämmöinen ja tämmöinen henkilö siellä jatkuvasti toimeentulotuen asiakkaana heillä on oikeus sanoa että kyllä on mutta heillä ei ole oma aloitteista oikeutta ilmoittaa jotta asianmukaisesti voitaisiin toimia tämän sosiaaliturvamme väärinkäytöksen estämiseksi

eli passirekisterissä meillä on pikkuhiljaa kaikkien suomalaisten sormenjäljet ja vaikka sieltä rikospaikalta löytyisi sormenjäljet jotka auttaisivat rikoksen selvittämisessä eivät tietysti itsessään yksinään riitä asian todistamiseksi niin viranomaiset eivät saa passirekisteristä katsoa tämän rikospaikalla olleen henkilön sormenjälkiä vaikka sillä voisi olla aivan ratkaiseva merkitys tämän iljettävän murhan ja raiskauksen selvittämiseksi meidän lainsäädäntömme kieltää

millään tavalla yksiselitteinen ja helppo tämähän lähti erityisesti liikkeelle liittyen esimerkiksi kansainväliseen terrorismiin ja rikollisuuteen siitä kun yhdysvalloissa tapahtui nämä wtc terroristi iskut vuonna kaksituhattayksi sen jälkeen yhä enenevissä määrin tämä on huolestuttanut kansalaisia erilaisia vuototapauksia on ollut joissa yksittäinen henkilö on katsonut että on yleisen edun mukaista että hän vuotaa jotain tietoja ulos ja sitten taas valtiovalta on voinut katsoa että se on jopa maanpetoksellista toimintaa eli tämä on vaikea kysymys myös kansainvälisesti edustaja heinäluoma nosti esiin sen että suomessakin niin kuin monessa länsimaassa yhä enemmän on sääntelyä tähän kysymykseen liittyen se pitää toki paikkansa mutta toisaalta yhä enemmän rikollisuus tapahtuu nimenomaan tietoverkoissa erityisesti tietysti kansainvälinen rikollisuus ja siksi toki sitä sääntelyäkin

arvoisa rouva puhemies tähän alkuun täytyy kyllä nyt vähän ikään kuin jatkoksi tuolle edelliselle puheenvuorolle todeta että olipa kyllä hämmästyttävä tilanne sinänsä eilen kyselytunnilla harvoinpa näkee sellaista tilannetta että että pykäliä on esitelty julkisuudessa ja kumpikaan ministeri jolle asia kuuluu ei ollut kyseisistä pykälistä tietoinen eikä niitä nähnytkään

eivät sitten kertoneet mitään asioista tietävänsä mutta mutta puhemies ihan tähän asiaan täällä ovat erinomaisesti minunkin mielestäni tulleet esille nämä kolikon kaksi puolta on toisaalta ihan hyviä kysymyksiä mitä edustaja zyskowicz täällä esitti ja olisi ollut ehkä hyvä jopa niin voisin toivoa että ministerit olisivat täällä olleet paikalla kenties niihin vastaamassa ja kertomassa myös siitä aiotaanko nyt jollain tavalla puuttua näihin asioihin ja epäkohtiin mitä tuossa tuotiin esiin ja toisaalta on sitten se toinen puoli kolikosta mikä on hyvin olennainen ja minkä hienosti edustaja heinäluoma tuossa omassa puheenvuorossaan avasi tämä tietynlainen yksityisyydensuoja tänä päivänä koska näitä uudistuksia on valtavan paljon missä enemmän ja enemmän perustelluistakin syistä yksittäisiin tietoihin pääsevät viranomaiset käsiksi on aivan aiheellista aina välillä pysähtyä miettimään ja erikseen vielä arvioida kunkin näistä esityksistä vaikutus perinteiseen yksiytyisyydensuojaan täällä edustajat heinäluoma ja haavisto molemmat mainitsivat orwellilaisen yhteiskunnan vaarat ja varmasti jokaista meistä huolettaa jos tässä

heinäluoma tuossa aiemmin sanoi että jo pelkästään tämä some puoli ansaitsisi erityisen selvitystyön siitä siitä mitä kaikkea on meneillään ja minä olen kyllä täsmälleen samaa mieltä minun mielestäni kannattaisi tehdä somesta mutta ehkä yleisemminkin jonkinlaista kartoitusta lisäselvitystä kaiken kaikkiaan näistä valtavan isoista ilmiöistä mitkä tähän liittyvät ja tänä päivänä ovat ovat meillä aivan uudenlaisessa maailmassa tapetilla kun siirrymme enemmän ja enemmän digitaaliseen aikaan ja ja kaikkeen tähän maailmaan minkä erilaisuuden tiedämme siihen nähden mitä maailma oli joskus muutama kymmenen vuotta sitten ja siksi toivoisin että hallitus ehkä ottaisi koppia tästäkin keskustelusta mitä täällä tänään käydään
no niin jatketaan vielä jonkin aikaa joudumme varmasti keskeyttämään tämän asiakohdan käsittelyn ja sen johdosta myöskin poistamme asiakohdan neljä mutta mennään jonkin aikaa

arvoisa puhemies hyviä puheenvuoroja tuosta oikeastaan täydentäisin itse kun olen maistraatissa holhoustoimen edunvalvonta asioita hoitanut vuosia että edunvalvojan määräämisen voi laajentaa myös henkilöä koskeviin asioihin eli jos tällainen tilanne on jollakin vireillä niin ottakaa yhteys maistraattiin ja pyytäkää sitä määräyksen laajennusta silloin voi myös saada terveystiedot haltuunsa se määräyksen laajennus haetaan tuomioistuimesta huomaan että monilla on jäänyt huomaamatta että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemän eli yli kymmenen vuotta sitten meillä tuli voimaan laki edunvalvontavaltuutuksesta jolla voi etukäteen kukin itse määrätä terveydenhoidosta kun oma toimintakyky menee ja omaisuudenhoidosta ja ja jopa siitä kuka näitä asioita hoitaa täysin täysin laillisesti elikkä kaikille täälläkin salissa olijoille muistuttaisin että siltä varalta jos joutuu onnettomuuteen tai sairastuu jokaisen olisi hyvä tehdä edunvalvontavaltuutus mikäli haluaa itse jo hyvissä hengen hengen ja ruumiin voimissa päättää miten asioita hoidetaan ja kuka niitä hoitaa eikä jättää sitä pelkästään viranomaisten päätettäväksi edustaja zyskowicz otti esille sen että viranomaisille ei ole oikeus luovuttaa tietoja eteenpäin liittyen täällä laillisesti tai laittomasti olevien henkilöiden mahdollisiin väärinkäytöksiin minun tietooni on on tullut sellainen asia josta muutama vuosi sitten mainitsin ministeri mattilallekin mutta asia ei ole mihinkään edennyt elikkä lastensuojelun yksiköissä on henkilöitä jotka ovat esittäytyneet täysi ikäisiksi ja ovat siellä lastensuojelun hoidossa alaikäisten kanssa ja lääkärin tietoon on tullut he ovat halunneet tarkistaa asian se että henkilö onkin täysi ikäinen tätä tietoa ei ole saanut luovuttaa eteenpäin koska se on selvinnyt terveystarkastuksen yhteydessä minusta se olisi aika merkittävä tieto muun muassa maahanmuuttovirastolle

muidenkin lasten tulevaisuutta ajatellen että esimerkiksi lastensuojeluyksiköissä voi olla alaikäisten seassa täysi ikäisiä henkilöitä mietitään nyt monenlaisia tapauksia joita tässä ei varmaan nyt tarvitse ääneen ääneen kerrata itse asiassa kun tässä on niin paljon näitä asioita ja meillä on nyt perustuslakivaliokunnassa sotilastiedustelua koskevat lait ja siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö sekä valiokunnan perustaminen ja työjärjestyksen muutos ja monia muita lainsäädäntöjä mitkä sivuavat julkisuutta ja salaisuutta kuten esimerkiksi ihan tämä tämä julkisten työvoima ja yrityspalveluiden siirtyminen yksityisille ja siellä tiedon liikkuminen arkaluontoisen tiedon liikkuminen niin olisikohan meidän eduskunnassa nyt syytä pitää tietosuojaoikeuksia koskeva yleiskeskustelu tämä on niin valtavan laaja asia että että mielellään kävisi tästä keskustelua tämä on nyt niin pirstaloitunut
arvoisa rouva puhemies jatkan tuosta edustaja meren puheenvuorosta siltä osin että tietyllä lailla tuohon ajatukseen voi yhtyä ja kannattaa sitä mutta näkisin myös että meillä kyllä pitäisi koko suomessa järjestää kansalaisten tietosuojakurssi tai koulutus koska näyttää olevan niin että tänä päivänä kun tietoa kootaan ja kerätään kansalaiset hyvin helposti sitä myös antavat huomaamatta eri kohteisiin laitetaan hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja joita voidaan sitten yhdistelemällä ehkä vähän väärinkin käyttää joissakin tapauksissa myös rikolliset sitten pääsevät pääsevät näihin helpommin mukaan täällä mainittu some ja nettimaailma tekee juuri sen että että vastataan kaikenlaisiin kysymyksiin eikä ajatella mikä se lopputulema on eli tarvittaisiin sitten kyllä opastusta ihan kansalaisten perustaitoihin varmaan itse kullekin

arvoisa puhemies tässä tietosuojakysymyksessä silloin kun puhutaan rikosoikeudesta ja rikoksiin liittyvistä kysymyksistä puhumattakaan kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä on aina aina oltava omat asteikkonsa millä mennään eteenpäin mielestäni perustuslakivaliokunnan käsittely on sikäli tässä asiassa huojentava että että asia voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä mikä kertoo silloin silloin jo suurin piirtein ainakin meille lainsäätäjille missä missä tämän asian kohdalla mennään

näkökulmaa ja tietoa jonka olen tässä salissa todennut aiemminkin ja joka liittyy niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin veteraanien kotiin vietäviin kuntoutuspalveluihin kela antaa tänä päivänä kunnille tiedot veteraanista nimeltä ja ja sosiaaliturvatunnuksen osalta mutta ei osoitetietoa se on tämän tietosuojan takana jostakin syystä jolloin byrokratia tavallaan vaikeuttaa tämän tietosuojan myötä näiden kotiin vietävien palvelujen todellista toteutumista tässä mielessä ainakin voi sanoa että tässä kohtaa tietosuojassa ei ole niin sanottua kuuluisaa maalaisjärkeä noudatettu
koska aikataulupaineet ovat kovat

vastauspuheenvuorot näille neljälle henkilölle jotka täällä ovat listalla te voitte sitten jättää toki puheenvuoropyynnöt
arvoisa puhemies täällä on ollut hyvää keskustelua tietojen suojasta ja luovuttamisesta ja siinä on tosiaan ne kaksi puolta heinäluoma ja haavisto nostivat esiin somessa olevat tiedot ja se on todella hankalaa että niitä voidaan käyttää väärin kansainvälinen turvallisuus huolestuttaa meri ja zyskowicz nostivat sen esille ja samoin veteraanien tiedot mitkä rossi nosti äsken esille kaksi asiaa nimittäin jos suojataan liian paljon tietoa niin se on todella hankalaa ja siitä on hyvä esimerkki se että äitini kuoli hoitovirheeseen kaksituhattaneljä tyttärelle ei annettu seuraavana päivänä tietoa onko tälle tehty määrätty toimenpide tietoa en saanut edes hoitaja ammattini puolesta enkä tyttärenä ja se oli hankalaa olisi tarvinnut sitten vetää sairaala tai hoitavat henkilöt oikeuteen ja se oli turhaa eihän äitiä saa enää takaisin ja toinen on se että maistraatin pitäisi esittää taloyhtiölle ketkä asuvat esimerkiksi kerrostalossa mitä porukkaa siellä asuu nyt on lakialoite tehty perussuomalaiset ovat saaneet siitä paljon palautetta ja sen lakialoitteen olen jo jättänyt käsiteltäväksi

arvoisa puhemies tietojenvaihtoanalyysi avaa mahdollisuuden palveluiden kehittämiselle jopa aivan uudentyyppisten palveluiden luomiselle mutta me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä että samainen teknologia mahdollistaa myös aivan uudentyyppiset väärinkäytökset siksi tämän toiminnan valvonta seuranta ja ohjeistus hyvä esimerkki siitä miten haastavaa se ohjeistus on on se että meillä on on nyt ylintä poliisijohtoa oikeudessa siksi että he eivät ole ymmärtäneet itse valmistelemaansa ohjeistusta ja lainsäädäntöä me emme saa myöskään unohtaa sitä että turvallisuus ja yksityisyys ovat molemmat perustuslaissa suojattuja perusoikeuksia ne eivät ole toinen toiselle alisteisia vaan ne ovat molemmat yhtä tärkeitä ja meidän on löydettävä se tasapaino ja lopuksi tosiaankin edustaja meren ehdotus ajankohtaiskeskustelusta on tosi hyvä koska meiltä puuttuu kokonaistarkastelu siitä minkälaisen kokonaisuuden yksittäiset lakiesitykset tästä asiasta muodostavat esimerkiksi tilitietojen avaaminen viranomaiselle eilen puhuttiin terveystiedoista ja niin edelleen niin että kannatan tätä esitystä

arvoisa puhemies tässä on käytetty hyviä puheenvuoroa ja puhuttu tiedon kohteen oikeusturvasta edustaja zyskowicz käytti hyvän puheenvuoron kertoessaan näistä esimerkeistä missä voi olla hyötyä viranomaisten tiedon vaihtamisesta yhdyn zyskowiczin ajatukseen siinä että mielestäni tätä lakia pitäisi nähdä mahdollisuutena eikä uhkana ja kun puhutaan puhutaan kansalaisten oikeusturvasta niin on aina syytä tarkastella nyt sitä puhutaanko sen henkilön oikeusturvasta jonka tiedoista puhutaan vai puhutaanko sen henkilön oikeusturvasta joka tätä tietoa välittämällä voitaisiin pelastaa kolikolla on niin kuin on todettu kaksi puolta minä tietysti viranomaistaustaisena näen kyllä että

rouva puhemies edustaja zyskowicz nosti kaksi esimerkkiä esiin joista olen hänen kanssaan samaa mieltä haluan vain kertoa että viime vaalikaudella yritin viedä eteenpäin sitä että sormenjälkitietoja passirekisterissä olisi juuri vakavien rikosten tutkinnassa voitu hyödyntää mutta se törmäsi yksinkertaisesti perustuslakivaliokuntaan joka katsoi että näiden tietojen käyttäminen ei ole mahdollista vakavienkaan rikosten torjunnassa koska se merkitsee puuttumista yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan eli perustuslakivaliokunta on ottanut hyvin selkeän kannan tässä kysymyksessä tosin sormenjälkirekisteriä voidaan käyttää esimerkiksi vainajan tunnistamisessa ja sitä sitä on tehtykin mutta itse kyllä ajattelen että nimenomaan näissä vakavissa rikoksissa joita edustaja zyskowicz kuvasi pitäisi voida käyttää myös sormenjälkitietoja

ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksikymmentäneljä pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta